Arvoisa puhemies, Euroopan unioni käy parhaillaan assosiaationeuvotteluja Armenian ja Azerbaidžanin kanssa.

Se toimittaa EU valtioille energiaa, toki muitakin tuotteita, mutta energiaturvallisuuden kannalta se on meille erityisen tärkeä.

Sen vuoksi näitä neuvotteluja käydäänkin. Toivotaan myös, että assosiaatiosopimuksen myötä vakaus ja jossakin vaiheessa toivottavasti myös lopullinen rauha tällä alueella saavutettaisiin.

Assosiaatiosopimusneuvotteluilla ei valitettavasti pystytä tätä suurinta alueen epävakauden aiheuttajaa ratkaisemaan.

Me edellytämme, että Azerbaidžan, joka on Euroopan neuvoston jäsen, noudattaa ihmisoikeussopimuksia, joihin se on sitoutunut.

Aivan samalla tavalla kuin Azerbaidžan on itse...